Euroopan unionia arvostetaan maailmalla juuri sen takia, että se pitää kiinni oikeusvaltion periaatteesta ja ihmisoikeuksista, ja tämän takia kaikissa Euroopan unionin maissa pitää huolehtia siitä, että meidän lainsäädäntömme on kunnossa, että ei ole syrjivää lainsäädäntöä, mutta myös siitä, että piilotettu syrjintä, stigmatisointi, ikään kuin yhteiskunnan ulkopuolelle työntäminen ja marginalisoiminen saadaan loppumaan. Tämä on varsinkin nuorten kannalta erittäin tärkeä asia. Kiitin aiemmin komissaari Redingiä ja ministeri Wammenia, mutta kyllä me voimme kiittää myös presidentti Obamaa, joka ensimmäisenä Yhdysvaltojen presidenttinä on nyt hyväksymässä homoavioliitot, ja tämä on myös askel eteenpäin.